arvoisat kansanedustajat ärade kiitän lämpimästi omasta ja varapuhemiesten puolesta meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta

ert förtroende väl tulemme toiminnassamme puolustamaan parlamentarismin toteutumista sekä vaalimaan avointa mutta toinen toista kuuntelevaa ja kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikki tämä tullaan tekemään ja onnistuu vain yhdessä yhdessä koko eduskunnan ja kaikkien teidän edustajien kanssa mutta olen aivan varma että se onnistuu meiltä erinomaisesti vår

arbeta tillsammans jag

edessämme olevat vaalikauden viimeiset valtiopäivät tulevat olemaan työntäyteiset eduskunnan käsittelyyn on tulossa kevään mittaan suuria asiakokonaisuuksia kuten lakipaketti sotilas ja siviilitiedustelulainsäädäännöstä sekä sote ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön hyväksyminen tärkeitä ja varmasti keskusteluakin herättäviä kokonaisuuksia ovat muun muassa lukiolaki työaikalaki ja eläinsuojelulaki listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälti suomalaisten meille antama valtakirja ja luottamus velvoittavat meitä edustajia aina kauden loppuun asti emme voi tietää mitä kaikkea eteemme eduskunnassa vielä tulee mutta olen vakuuttunut että puhun koko eduskunnan suulla kun lupaan että hoidamme ne asiat jotka hoidettava on tiedämme kaikki että vaalikauden lähestyessä loppuaan kiireet ja paineet eduskunnassa lisääntyvät ja usein sitten myös keskustelut saattavat kärjistyä se on ihan luonnollista sillä eduskunta on paitsi lakien säätämisen myös puhumisen paikka ja kun tänään vietetään runebergin päivää rohkenen sanoa että täällä saa ja välillä pitääkin puhua kuin ruuneperi mutta annetaan myös muiden puhua teillä jokaisella tässä salissa on valtava määrä tietoa ja taitoa lukemattomilta eri politiikan osa alueilta jokainen myös pyrkii omista lähtökohdistaan ratkaisemaan asioita suomen paras mielessään kuunnellaan herkällä korvalla ja vastuullisesti myös toisiamme silloin aikoinansa kun tulin itse tähän saliin ensimmäisen kerran ja olimme tuolla jumalanpalveluksessa muistan mitä meille siellä rukouksessa rukoiltiin rukoilkaamme herkkyyttä kuulla maan hiljaisten ääntä se pidettäköön myöskin mielessämme på

toivotan koko puhemiehistön puolesta teille kaikille voimia ja viisautta tärkeässä työssänne suomen ja suomalaisten parhaaksi kiitos

arvoisat edustajat kutsun teidät vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivien avajaisiin jotka pidetään huomenna tiistaina kuudes kaksituhattakahdeksantoista sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattakaksitoista hyväksymiä ohjeita ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa helsingin tuomiokirkossa kello kaksitoista pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello yksitoista kolmenkymmenen kansalliskirjaston edustalle edustalle josta menemme kulkueena tuomiokirkkoon jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä eduskuntatalossa jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa tasavallan presidentti julistaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista valtiopäivät avatuiksi